Arvoisa puhemies, hyvä ministeri, Helsingissä pidettäväksi kaavailtu konferenssi peruuntui hyvin perustavanlaatuisesta syystä. Lähi idän tilanne oli jälleen kerran niin jännittynyt, sotatila Syyriassa, levottomuudet Egyptissä ja Hamasin rakettihyökkäykset Gazasta, että edellytyksiä liennytyskokouksen pitämiseen ei ollut. Tämä on tietysti valitettavaa, mutta tässä on myös koko ongelman ydin. Pitkän tähtäimen tavoitteena tulee olla sotilaallisista konflikteista vapaa Lähi itä, ei pelkästään joukkotuhoaseista vapaa Lähi itä, sillä vain ja ainoastaan rauhan ja luottamuksen myötä voidaan luopua kaikista äärimmäistä tuhopotentiaalia sisältävistä aseista.

Samoin Iranin ydinaseohjelma sen nykyjohdon hallussa on uhka koko maailman rauhalle, ei pelkästään Lähi idän alueelle.

Tämä tarkoittaa sitä, että meneillään olevien selkkausten lisäksi Israelin ja arabimaiden välinen peruskonflikti on ratkaistava. Muidenkin arabimaiden kuin Egyptin ja Jordanian tulee tunnustaa Israelin valtio, sen oikeus olemassaoloon, ja terroristijärjestöjen on luovuttava terroristaan. Samoin Israelin ja palestiinalaisten on päästävä palaamaan neuvottelupöytään rauhansopimuksen aikaansaamiseksi.